Arvoisa puhemies, Euroopan unioni ja Turkki ovat toisistaan riippuvaisia, strategisia kumppaneita.

EU laajentumisessa kyse on pitkästä prosessista ja sitoutumisesta laajoihin kansallisiin uudistuksiin.

EU kansalaiset voivat vain hyötyä entistä eurooppalaisemmasta Turkista.

Turkkilaisten tutkijoiden, opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan jäsenten pääsyä Euroopan unioniin tulee helpottaa.